Haluaisin kiinnittää huomion siihen, että Itä Eurooppa ja Keski Aasia ovat hyvin vaikeita alueita aidsin suhteen. Olisi tuettava sellaista työtä, joka on ihmisoikeusperustaista ja joka ottaa huomioon sen, että kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset tarvitsevat suojaa.